ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö neljäkymmentäyksi valiokunta ehdottaa että lakiehdotus hylätään

arvoisa puhemies tämä on hyvin paljon keskusteltu aihe ollut valiokunnassa kysymyksessä on siis kansalaisaloite jossa tosiasiassa ehdotetaan muutosta terveydenhuoltolain

kysymyksessä on keskustelu laajan ympärivuorokautisen päivystyksen tarpeesta tällä hetkellä terveydenhuoltolain viidennenkymmenennen pykälän nojalla laaja ympärivuorokautinen päivystys on keskitetty kahteentoista yksikköön sen mukaisesti laajan päivystyksen

useilla lääketieteen erikoisaloilla ympärivuorokautisesti ja välittömästi ja laki edellyttää että tällaisella sairaalalla on oltava myös voimavarat terveydenhuollossa tarvittavan valmiuden ylläpitämiseen ja erityistilanteiden hoitamiseen kansalaisaloitteessa esitetään että vaasan sairaanhoitopiiri luettaisiin osaksi listaa jossa nämä kaksitoista tällaista yksikköä esitellään arvoisa puhemies tällä keskustelulla on pitkä tausta ensinnäkin perustuslakivaliokunta jo aikoinaan tuota terveydenhuoltolain muutosta täällä eduskunnassa

lausunnossaan perustuslain seitsemännentoista pykälän kielellisiä oikeuksia ja totesi että parhaiten niitä toteuttava ratkaisu olisi se että laajan päivystyksen yksikkö sijoitettaisiin sekä vaasan että etelä pohjanmaan sairaanhoitopiiriin tämä lausunto on siis vuodelta kaksituhattakuusitoista

myöskin osana sote ja maakuntauudistusta sosiaali ja terveysvaliokunta tarkasteli sote ja maakuntauudistusta koskevassa mietintöluonnoksessaan järjestämislakiehdotuksen yhdennentoista pykälän toisen momentin yhteydessä myöskin terveydenhuoltolain viidennenkymmenennen pykälän kolmannen momentin muuttamista koskevaa kansalaisaloitetta siis kansalaisaloite jota tänään käsittelemme oli yhdistetty sosiaali ja terveysvaliokunnassa sote uudistuksen käsittelyyn silloin asiaa selvitettiin varsin paljon ja valiokunta totesi noissa mietintöluonnoksissa että sen saaman selvityksen mukaan etelä pohjanmaan sairaanhoitopiiri on järjestänyt ruotsin kielen koulutusta henkilökunnalleen viime vuosina tehostetusti ja on myöskin saadun tiedon mukaan käytettävissämme se yksityiskohta että erityisesti päivystysalueen henkilökunnan ruotsin kielen taitoa on kohennettu ja yli kolmesataa työntekijää on osallistunut ruotsin kielen koulutukseen sosiaali ja terveysministeriö kertoi valiokunnalle että vuonna kaksituhattaseitsemäntoista avohoidon potilaskäynneistä etelä pohjanmaan sairaanhoitopiirissä oli yksi pilkku kolme prosenttia vaasan sairaanhoitopiirin alueelta ja näistä asioineista henkilöistä satakahdeksankymmentäkaksi oli ilmoittanut äidinkielekseen ruotsin kaiken kaikkiaan vuoden kaksituhattaseitsemäntoista aikana vaasan sairaanhoitopiirin asukkaista kaksikymmentäviisi ruotsinkielistä oli käyttänyt seinäjoen keskussairaalan päivystyspoliklinikan palveluita sosiaali ja terveysministeriön toteamuksen mukaan vaasan keskussairaala on voinut vuoden kaksituhattakuusitoista terveydenhuoltolain muutoksenkin jälkeen ylläpitää kattavaa väestön palvelut turvaavaa päivystystä tämä mietintöluonnos johon viittasin oli osa sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen käsittelyä valiokunnassa valiokunnan mietinnöt menivät perustuslakivaliokuntaan joka totesi kaksituhattakahdeksantoista lausunnossaan että sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintöluonnoksessa esitetyistä selvityksistä ei käy asianmukaisesti asianmukaisesti ilmi kielellisten oikeuksien toteuttamiseksi tarvittavien toimenpiteiden riittävyys eikä myöskään se onko valiokunnan aikaisemmin säätämisjärjestyskysymyksenä pitämästä lakisääteisestä

ruotsinkieliset voivat käytännössä käyttää omaa äidinkieltään säädetty riittävän täsmällisesti perustuslakivaliokunta ei siis pitänyt riittävänä sosiaali ja terveysvaliokunnan kannanottoa seurannasta valiokunta muistutti sen sijaan vielä uudelleen aivan tuoreessa lausunnossaan parin viikon takaa että perustuslain seitsemännentoista pykälän kielelliset perusoikeudet parhaiten toteuttava ratkaisu olisi se että laajan päivystyksen yksikkö sijoitettaisiin sekä vaasan että etelä pohjanmaan sairaanhoitopiiriin sosiaali ja terveysvaliokunta on nyt lopettanut sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen käsittelyn taustalla on eduskunnan puhemiesneuvoston linjaus että hallituksen eronpyynnön vuoksi eduskunnalla ei ole enää edellytyksiä käsitellä sote ja maakuntauudistusta

ruotsinkielisen väestön oikeus kiireelliseen sairaalahoitoon sekä muihin sosiaali ja terveyspalveluihin omalla kielellään ja samanlaisten perusteiden mukaan kuin suomenkielisenkin väestön kohdalla on turvattava myös käytännössä valiokunta muistuttaa palveluiden organisoinnista mutta myös potilasturvallisuudesta ja palveluiden laadun merkityksestä johtopäätöksenä valiokunta toteaa että kielellisten oikeuksien toteuttamiseksi tehtyjen toimenpiteiden riittävyyttä sekä sääntelyn täsmentämistarvetta on perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella vielä syytä selvittää ja valiokunta toteaa että tämä selvitystyö tulisi tehdä valtioneuvostossa näin ollen valiokunnan lausumaehdotuksena on eduskunnalle että hallitus tarkastelisi vielä vaasan keskussairaalan asemaa laajan päivystyksen sairaalana osana sosiaali ja terveyspalveluiden kokonaisuutta

asia on ollut monesti valiokunnassa käsittelyssä ja siltä osin tämä valiokunnan mietintö sisältää myös vastalauseen
sitten mennään puhujalistalle

sairaalan hoitotulokset ja hoidon vaikuttavuus ovat thln mukaan maan parhaita perustuslakivaliokunta on sekä terveydenhoitolain muutoksen yhteydessä että myöhemmin sote uudistuksesta antamissaan lausunnoissa todennut että kielellisten oikeuksien toteuttamiseksi tarvittavien toimenpiteiden riittävyydestä tulee varmistua ja että tämä toteutuu parhaiten sillä että vaasa liitetään laajan päivystyksen sairaaloiden listalle arvoisa puhemies ehdotan siksi että eduskunta ottaa käsittelyn pohjaksi vastalauseeseen sisältyvän lakiehdotuksen terveydenhuoltolain viidennenkymmenennen pykälän muuttamiseksi

arvoisa puhemies vaasan keskussairaalan laajaa päivystystä ei käsiteltäisi tänään eduskunnan täysistunnossa ilman rkpn veronica rehn kiven sankarillista toimintaa sosiaali ja terveysvaliokunnassa ja kiitos myös koko muulle oppositiolle siitä tuesta eduskunta äänestää asiasta huomenna ja rkpn kanta on selkeä vaasan keskussairaalalle on myönnettävä ympärivuorokautinen laaja päivystys nyt muiden puolueiden on aika näyttää mitä mieltä ne oikeasti ovat vaasan laajasta päivystyksestä kuusikymmentäseitsemäntuhatta allekirjoitusta keränneessä kansalaisaloitteessa vaadittiin lakimuutosta jolla olisi turvattu vaasalaisten ja pohjanmaan rannikkoseudun asukkaiden sote palvelut eduskunnan perustuslakivaliokunta on sote uudistuksen yhteydessä toistuvasti todennut että kielelliset perusoikeudet toteutuisivat parhaiten jos sekä vaasan että etelä pohjanmaan sairaanhoitopiireissä on laajan päivystyksen yksiköt myös monet muut asiat puhuvat vaasan keskussairaalan puolesta pohjanmaan maakunnalla on myönteinen väestökehitys ja kasvava asukasmäärä pohjanmaa on yksi maamme seuduista hoito ja hoiva ovat jatkuvasti olleet hyvällä tasolla vaasan keskussairaalassa lisäksi pohjanmaa on ainoa maakunta jossa molemmat kieliryhmät ovat lähes yhtä isoja ja jossa palvelut sekä suomeksi että ruotsiksi voidaan turvata parhaiten myös lukuisat asiantuntijatahot katsovat että vaasassa pitäisi olla laajan päivystyksen sairaala

toivon ja uskon että järki nyt lopuksi voittaa ja että eduskunta huomisessa äänestyksessä myöntää

kannatan edustaja rehn kiven vastalauseen perusteella tehtyä ehdotusta ja olen vakuuttunut siitä että täällä moni tukee hänen ehdotustaan

arvoisa rouva puhemies tämä kansalaisaloitteen käsittelyhän on kestänyt varsin pitkään tuolla sosiaali ja terveysvaliokunnassa ja aivan niin kuin edeltävissä puheenvuoroissa on kerrottu tätä on aiemmin käsitelty osana hallituksen sote uudistusta ja sen järjestämislakia he viisitoista jossa aikoinaan linjattiin tämä luettelo siitä missä sairaaloissa on jatkossa laaja päivystys tämä laaja päivystyshän on tällä hetkellä jo jo käytännössä näissä sairaaloissa jotka siinä luettelossa vaasan ja ruotsinkielisten osalta nämä tietyt kiireelliset päivystystapaukset on sitten hoidettu yhteistyössä seinäjoen keskussairaalan kanssa sinänsä tämä palvelu on käsittääkseni pelannut ihan hyvin mutta edelleen perustuslakivaliokunta on tämän prosessin aikana esittänyt kysymyksiä tämän asian toimivuuden osalta kielellisten oikeuksien turvaamisen osalta ja ei ole ollut ihan täysin vakuuttunut siitä järjestelystä joka joka sinänsä on ollut perustuslain näkökulmasta asiallinen mutta ei tokikaan paras mahdollinen niin kuin on todettu eli kaikkein paras mahdollinen järjestely on se mitä tässä kansalaisaloitteessa esitetään eli se että sekä seinäjoen keskussairaala että vaasan keskussairaala olisivat laajan päivystyksen sairaaloiden joukossa molemmat

byrokraattista se on se on resurssien haaskuuta jos meillä on se vaihtoehto että nämä asiat voidaan hoitaa vaasan päässä myös alueelta on tullut vahva tahdonilmaus tähän tämän kansalaisaloitteen muodossa nopeasti saatiin aikoinaan kerättyä nämä vajaat seitsemänkymmentätuhatta allekirjoitusta seinäjoen keskussairaala ja seinäjoen sairaanhoitopiiri puoltavat sitä että vaasa nostetaan mukaan tähän laajan päivystyksen sairaaloiden joukkoon ja ja kaikin puolin tämä aloite on kannatettava etenkin tämä aloite on kannatettava nyt sen takia että kun sote uudistus on esitetyssä muodossa kaatunut niin ei voida enää vedota siihen mikä on ollut hallituspuolueitten riveissä tietysti hieman ongelmallista että kun tämä laajan päivystyksen sairaaloiden joukko on ollut nimettynä siinä lakihankkeessa niin siitä on ollut poliittisesti vaikea irrottaa tätä asiaa erilleen nyt kun se on kaatunut meillä on oikeus ja meillä on velvollisuus tarkastella tätä asiaa ihan omana asiakysymyksenään mitä tulee tämän kansalaisaloitteen laatuun ja tekniikkaan en ole nähnyt yhtään näin selkeätä kansalaisaloitetta jossa ytimekkäästi lyhyesti kerrotaan perustelut se on lakiteknisesti erittäin hyvin laadittu yksinkertainen ja helposti eteenpäin vietävä vietävä aloite koska siinä halutaan muuttaa vain yhden pykälän momenttia ja se on lakialoitteen muotoon laadittu siitä siitä erityiskiitos

tässä lausumaesityksessä suhtaudutaan positiivisesti siihen että että tätä vaasan asiaa tarkasteltaisiin uudestaan mutta kyllä tämä vain on teknisesti kömpelö siinä kuitenkin puhutaan siitä että että eduskunta edellyttäisi hallituksen tarkastelevan vielä vaasan keskussairaalan asemaa laajan päivystyksen sairaalana osana sosiaali ja terveyspalvelujen kokonaisuutta herää kysymys minkä hallituksen meillä on tällä hetkellä toimitusministeristö emme me pysty velvoittamaan seuraavaa hallitusta se on aina poliittinen kysymys jos meillä on mahdollisuus hoitaa se asia täällä nyt niin minun pitää hoitaa nyt ainakin itse pois jäävänä kansanedustajana ehdottomasti haluan vaikuttaa tähän asiaan juurikin nyt uskon kyllä että tämä aloite kun se tänne viimeisillä minuuteilla valiokunnasta ehti käsittelyyn tulee saamaan tässä äänestyksessä enemmistön tuen vetoankin kaikkiin kansanedustajiin erityisesti vaasan vaalipiirin edustajiin että nyt on mahdollisuus hoitaa tämä asia kuntoon ja nyt toivotan rohkeutta tähän päätöksentekoon kiitoksia

arvoisa

päivystyksen sairaalaa sen vahvistamisen yhteydessähän tasavallan presidentti esitti eräänlaisen varauksellisen lausuman tämä epäoikeudenmukaiseksi epäoikeudenmukaiseksi koettu päätös sai sitten aikaan tämän puhutun kansalaisaloitteen jonka todella moni allekirjoitti sote käsittelyn yhteydessä valiokunta kuuli tässä vaasan päivystyksen asiassa varsin suuren määrän asiantuntijoita ja suunnilleen kaikki asiantuntijat olivat myönteisiä keskeiset argumentit vaasan puolesta voidaan vielä tiivistää seuraavasti ensinnäkin vaasan keskussairaalassa noin puolella henkilöstöstä äidinkieli mikä takaa kaksikielisyyden aidosti kaksikielistä palvelua ei voida luoda keinotekoisesti suomenkielisellä alueella jo perustuslakivaliokunta on todennut että kielelliset perusoikeudet perustuslain mukaan voidaan parhaiten toteuttaa maantieteellisillä ratkaisuilla toiseksi vaasan keskussairaalan erikoissairaanhoidon hoitotulokset laatu ja potilasturvallisuus arviossa maan huippuluokkaa kolmanneksi etäisyys vaasan keskussairaalasta lähimpään yliopistosairaalaan on merkittävästi pidempi kuin minkään muun keskussairaalan edes lapin neljänneksi vaasan sairaanhoitopiirin väestöpohja on vahva noin sataseitsemänkymmentätuhatta ja viidenneksi vaasan keskussairaala on kyennyt jo nyt ylläpitämään nykyistä laajaa päivystystä samalla kun kustannuksia on vähennetty eli taloudellisia perusteita päivystyksen alasajolle ei ole asiantuntijakuulemisessa myös seinäjoen keskussairaala kannatti vaasa ja seinäjoki mallia kuten täällä jo mainittiin sote käsittelyn yhteydessä myös perustuslakivaliokunta käsitteli asiaa ja lausunnossaan piti parhaana että sekä vaasa että seinäjoki olisivat laajan päivystyksen sairaaloita ja todellakin vielä aivan loppuvaiheessa lausunnossaan sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintöluonnoksesta palasi uudelleen tähän asiaan ja uudisti kantansa siitä että sekä vaasan että seinäjoen pitäisi olla laajan päivystyksen sairaaloita no asia raukesi tunnetusti soten käsittelyn mukana nyt aivan loppuvaiheessa nostettiin asia taas esille kiitos edustaja rehn kiven eli vaasan kansalaisaloitteen käsittelyä ei oltukaan vielä lopetettu valiokunta on nyt sitten aivan loppumetreillään eli tänään käsitellyt asian johon siis oli tilaisuus palata argumentit vaasan puolesta ovat ylivoimaiset kuten edellä totesin on kuitenkin selvää että valiokunnalla tai eduskunnalla laajasti ei tässä vaiheessa ole mitään mahdollisuutta avata terveydenhuoltolakia ja ryhtyä vielä muodollisesti valmistelemaan tarvittavaa lainmuutosta vaikka niin kuin edustaja saarakkala sanoi on suhteellisen yksinkertainen ja aloitehan on sinänsä erittäin hyvin tehty valiokunta toteaa mietinnössään että tarvittava lainvalmistelu pitäisi tehdä valtioneuvostossa jos tielle olisi tänään lähdetty asia olisi käsittääkseni ilman muuta rauennut aikapulaan sen vuoksi valiokunnan mietintö on hyvä siinähän loppupäätöksessä todetaan että sosiaali ja terveysvaliokunta toteaa että kielellisten oikeuksien toteuttamiseksi tehtyjen toimenpiteiden riittävyyttä sekä sääntelyn täsmentämistarvetta on perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella vielä syytä selvittää valiokunta toteaa että selvitystyö tulee tehdä valtioneuvostossa ja valiokunta esittää asiasta lausumaa tämän hyvän aloitteen hyväksyminen tässä vaiheessa ilman vastaavaa muodollista lainmuutosta ja sen hyvää asiallista valmistelua ei ainakaan saamani hallintojuridisen konsultaation perusteella sinänsä sitoisi mihinkään

ja jos siis tämä eduskunnan lausuma jota nyt esitetään hyväksytään se varmistaa sen että asia ei raukea ja että asia tulee poliittiseen käsittelyyn seuraavassa hallituksessa eduskunnan velvoittamana lausuman tarkoituksena on siis turvata asian jatkokäsittely arvoisa puhemies on lopuksi muistettava että tämä tarpeellinen vaasan sairaalan päivystystä koskeva asia on täysin irrallinen sote malleista se ei myöskään johda mihinkään dominoefektiin päätös on sinänsä yksinkertainen ja oikeudenmukainen vaasan keskussairaalan ja alueen asukkaiden kannalta sen vuoksi toivon että kun seuraava hallitus lausuman perusteella ottaa asian käsittelyyn

arvoisa puhemies arvostan suuresti edustaja puskan osaamista tällä alueella ja myös hänen puheenvuoronsa sisältöä jossa vastustamattomasti osoitettiin että tämä laaja päivystys kuuluisi vaasaan se oli kirkas linja niin kuin aikaisemmissakin puheenvuoroissa on ollut mutta en ymmärrä kylläkään hänen johtopäätöstään että nyt ei tehtäisi mitään vaan esitetään hurskas toive jolla tämä asia siirretään vaalien jälkeen uudelle hallitukselle kun asia on niin kuin edustaja puska sanoi perimmältään hyvin yksinkertainen joko siellä on tarve ja siellä on laaja päivystys tai ei ole ole kauhean monimutkainen ymmärtää myöskään vaalipiirin ulkopuolelta olen hyvin iloinen että oman puolueeni puheenjohtaja edustaja rinne hyvin aikaisessa vaiheessa kun tämä ongelma nousi esille sanoi selvästi että hän kannattaa ja sdp kannattaa sitä että laaja päivystys tulee katson että tämä pitäisi nyt ratkaista eikä millään kommervenkillä enää siirtää tätä tällä on aito merkitys sekä vaasan kehitykselle että aivan erityisesti vähemmistöjen oikeuksille

arvoisa puhemies kuten edustaja puska ansiokkaasti tuossa puheenvuorossaan kuvasi hyvin laajasti asiantuntijat asiantuntijat ovat sitä mieltä että vaasan keskussairaalalle kuuluu laajan päivystyksen asema syitä ja perusteita tähän on monia ei vähiten kielikysymys mutta mutta myöskin etäisyys vaasasta lähimpään yliopistokeskussairaalaan asia koskettaa hyvin vahvasti pohjanmaalla asuvia ihmisiä viimeksi lauantaina vaasassa moni tuli kysymään minulta että mitä meidän keskussairaalallemme tulee tapahtumaan ehkä se minun huoleni liittyy juuri siihen että jos toimimme niin kuin täällä edustaja puska esitti niin epävarmuus tulee jatkumaan ja se kyllä näkyy siellä alueella olevien ihmisten parissa mutta myös tämän keskussairaalan toiminnassa ihan rekrytoinnissa ja siinä käytännön arjessa

huomenna kun äänestämme asiasta ja antaa vaasalle ja vaasan keskussairaalle tuo laajan päivystyssairaalan status se olisi myöskin vahva positiivinen viesti poliittisen järjestelmän uskottavuudesta joka mielestäni tässä tässä prosessissa myöskin on saanut vähän ikäviä piirteitä

arvoisa puhemies joo kyllä todellakin hämmästyttää että tämä asia haluttaisiin siirtää seuraavalle hallituskaudelle kun päätös voitaisiin tehdä jo nyt se mikä tässä asiassa on todella hyvää on että sosiaalidemokraatit ja ennen muuta vaasan keskussairaalan pääluottamusmies kim berg perustivat tämän kansalaisaloitteen ja saivat siihen kuusikymmentäseitsemäntuhattaneljäsataakaksikymmentäkaksi nimeä ikävää sen sijaan oli se että sitä ei valtakunnallisesti huomioitu uutisissa lainkaan mutta joka tapauksessa me olimme sosiaalidemokraatit olivat jo silloin asialla kun lähdettiin viemään tätä asiaa eteenpäin siihen palloon tarttui välittömästi puheenjohtaja rinne joka kertoi hyvin varhaisessa vaiheessa että mikäli tämä asia menee niin niin kuin nyt näyttää ettemme saa tätä

päivystystä niin sosiaalidemokraatit tulevat muuttamaan tämän asian ennemmin tai myöhemmin nyt minä toivon että me voisimme yhdessä ja yhteisymmärryksessä muuttaa tämän asian koska meillä on yhteneväiset edut niin rkpn keskustapuolueen kokoomuksen kuin meidänkin kanssa tällä alueella

tässä salissa tarvitaan ratkaisukeskeisesti toimivia yhteistyöhön kykeneviä kansanedustajia ja ajattelen kyllä että näin viimeisinä päivinä on aika tehdä selkeitä ratkaisuja jos ajattelen vaasan keskussairaalaa siellä myös itsekin aikoinani työskennelleenä niin se on todella ainut aito kaksikielinen sairaala joka on toiminut kaikilla mittareilla arvioituna ja tarkasteltuna erittäin hyvin niin kuin tuossa jo aiemmin olemme kuulleet myöskään sosiaali ja terveysvaliokunnassa asiantuntijoiden kertomana ei ollut mitään perusteltua syytä sille etteikö vaasan keskussairaalassa voisi olla ja kuuluisi ja tulisi olla laaja ympärivuorokautinen päivystys jos

rouva puhemies on totta kuten edustaja urpilainen toi esille että sairaalan statuksella on merkitystä henkilökunnan rekrytoitumishalukkuuteen tällä hetkellä vaasa täyttää lähes kokonaisuudessaan laajan päivystyksen sairaalan ominaisuudet sieltä puuttuu neurologian lääkäreitä ja itse asiassa tällä hetkellä neurologia on se erikoisala jossa on suomen yksi suurimmista

elikkä kokonaisuudessaan sairaalan status voisi auttaa rekrytoinnissa mutta toisaalta mitkä ovat sitten paikallisen sairaalan ja kaksikielisyyden asettamat edellytykset että tässä onnistuttaisiin voidaan jälkikäteen tarkastella tehtiinkö oikeita ratkaisuja terveydenhuoltolain osalta määriteltäessä jaettaessa sairaalat kahteen kategoriaan laajan päivystyksen sairaaloihin ja sitten sairaaloihin jotka voivat ympärivuorokautisen päivystyksen laajuuden valita vaasa täyttää laajan päivystyksen sairaalan kriteerit

arvoisa rouva puhemies myös perussuomalaiset kannattavat vaasan lisäämistä laajan päivystyksen listalle ja haluan myös oikaista tässä sen virheen mistä ja pohjalainen muun muassa uutisoivat että olisin äänestänyt kansalaisaloitetta vastaan valiokunnassa en suinkaan ole äänestänyt vaan kannatan kannatan ehdottomasti kansalaisaloitetta pidän myös erittäin tärkeänä että puhutaan potilasturvallisuudesta ja vaasan sairaanhoitopiiri loistaa sillä potilasturvallisuudella siellä julkaistaan muun muassa potilasturvallisuustiedote ja esimerkiksi vuoden kaksituhattaseitsemäntoista tiedote mitä tuossa olen lueskellut on aivan ihanaa luettavaa pidän erittäin tärkeänä myös sitä että kun me puhumme ihmisen hoitamisesta ja ja nyt sanon hoitajan näkemyksen niin se sydämen äidinkieli on se äidinkieli joka on kaikkein paras ja kaikkein tärkein ja se kestää ihmisen koko elämän ajan eli sydämen äidinkielellä tulee saada hoitoa ja sillä vältetään myös näitä potilasvahinkoja ja potilasvirheitä hoidettavan ja hoitajan ja lääkärin pitää ymmärtää toinen toisiaan ja tämä on yksi hyvä kriteeri miksi näin

puheenvuoroja erityiskiitos edustaja saarakkalalle aivan loistavaa kyseessä on myös vientirannikon keskussairaala teollisuus investoi sinne vahvasti minä en ymmärrä sitä ajattelutapaa että pitää kieltää sairaalaa kehittymästä optimaalisesti täytyy kieltää sairaalaa kehittymästä optimaalisesti osana ekosysteemiä joka tuo euroja joka päivä suomeen viennin kautta hoidetaan hyvät ystävät kollegat tämä asia nyt huomenna kuntoon

lain soveltamisesta on tarkoitus säätää asetuksilla jolloin sekä asetusten antaja että niiden täytäntöönpanijat ovat virkavastuussa siitä että kielelliset oikeudet käytännössä myös toteutuvat tässä tapauksessa se käsitykseni mukaan merkitsee että päivystyspalveluja voidaan siirtää vaasasta seinäjoelle vain jos siirrettäessä vallitsee varmuus siitä että potilaat saavat nuo palvelut valintansa mukaan suomen tai ruotsin kielellä me olemme kuulleet nyt tässä salikeskustelussa että parhaiten se toteutuu vaasassa ja jos me haluamme noudattaa perustuslain henkeä tässä asiassa me hoidamme tämän asian kuntoon huomenna

arvoisa puhemies kiitos aivan erinomaisista puheenvuoroista näyttää siltä että tässä salissa nyt on aika laajaa tukea sille että vaasan keskussairaalalle annetaan se laaja päivystys se olisi nyt myös osoitus siitä että jossa on moni moni moni pohjalainen ollut mukana keräämässä näitä nimiä yli puoluerajojen yli kuntarajojen yli kielirajojen kansalaiset näkevät että eduskunta pystyy yhden sanan lisäämään yhteen pykälään yhdestä sanasta on kysymys se ei vaadi enempiä toimenpiteitä eikä enempää valmistelua niin paljon meillä on jo kuultu asiantuntijoita niin paljon me tiedämme jo että tämä on oikeastaan yksinkertainen asia tehdä kunhan se poliittinen tahto löytyy ja nyt minusta näyttää siltä että huomenna se poliittinen tahto löytyy ja laajasti

rouva puhemies kristillisdemokraatit tukevat tätä kansalaisaloitetta vaasan ympärivuorokautisen päivystyksen säilymisestä ja voi sanoa että huomenna meillä on mahdollisuus näyttää tässä salissa että me pystymme saamaan todellakin tämän tärkeän muutoksen aikaiseksi tässä kiitokset myös edustaja henrikssonille jo aikaisemmin tehdystä työstä oman lakialoitteensa kautta jota myöskin oltiin täällä yli puoluerajojen ja poikkeuksellisesti myös yli oppositio ja ja hallitusrajojen tukemassa ja tällä tavalla nyt sitten tämän kansalaisaloitteen kautta oikealla hetkellä tuotuna pystymme tämän asian korjaamaan kaiken kaikkiaan tämä keskittämisasetus mikä oikeastaan on näitten ongelmien takana osoittaa juuri sen mikä siinä sote uudistuksessakin oli niin niin heikkoa elikkä että ei ymmärretä alueitten erilaisuutta vaan kaikille yritetään tunkea se samanlainen malli siinä mielessä nyt on hyvä mahdollisuus olla purkamassa tätä keskittämisasetuksen seurannaista ja todellakin huomioida ihmisten tarpeet sillä alueella täällä edustaja strand nosti hyvin esille myöskin elinkeinoelämän tarpeet me tarvitsemme tätä ympärivuorokautista päivystystä vaasaan ja todellakin on ilo olla täällä puolueen puheenjohtajana sitä myöskin tukemassa

tässä asiassahan on siis kaksi asiaa toinen on kansalaisaloite ja toinen siitä seuraava vastaava lakimuutos ja lain käsittely itse kannatan ilman muuta vaasan sairaalan laajaa päivystystä mutta toivoisin tässä puhuneilta henkilöiltä kantaa siihen hallinnolliseen kysymykseen mitä kansalaisaloitteen hyväksyminen ilman vastaavaa lakimuutosta merkitsee

arvoisa puhemies palaan vielä näihin kielellisiin oikeuksiin ja niiden merkitykseen erityisesti terveydenhuollossa jos jossain niin kielellinen kysymys on silloin kun ihminen on sairaana tai kun hänellä on vuosia lisää ja hän kuuluu ikäihmisten sarjaan ja tarvitsee terveydenhuoltoa niin karmein tilanne on jos ei pysty toimimaan omalla äidinkielellä kaksikielisyydestä myös tiedetään että että kun vuosia tulee lisää niin monessa tapauksessa sitten yhdeksänkymmenen lähestyessä tämä kaksikielisyyskin alkaa heikentyä ja palataan siihen omaan lapsena opittuun kieleen siihen äidinkieleen ja sen takia tällä on aidosti erittäin iso merkitys ymmärrän täysin tämän aloitteen ja ja haluan voimakkaasti tukea sitä nimenomaisesti vaasan vaalipiirin ulkopuolelta meilläkin pitää olla sydäntä katsoa vähän ohi omien vaalipiirien kysymyksien ja sen takia toivon että tämä tulee hyväksyttyä ja sitä vartenhan meillä on virkamiehet ja viime kädessä instituutiot jotka varmistavat että täällä tehdään oikeita päätöksiä ja kun tämä on täällä niin tämä on päätettävissä

puhemies edustaja talja mainitsi että tuolla vaasan suunnalla neurologeista olisi pulaa no niinhän onkin niin on muuten kuulkaas koko suomessa samoin kuin psykiatreista ja ja yleislääketieteen erikoislääkäreistä ja myös joistakin kirurgeista mutta jos tätä pidetään nytten syynä miksi ei voitaisi vaasaan antaa täyttä päivystystä niin minä vain kysyn että luuletteko todella että seinäjoelle saadaan ruotsinkielisiä psykiatreja ja että sinne saadaan ruotsinkielisiä neurologeja helpommin kuin vaasaan ei varmasti saada koska pohjanmaan rannikko on viisikymmentäyksi prosenttisesti ruotsinkielinen ruotsin kieltä äidinkielenään puhuvia ihmisiä asuu siellä neljäkymmentäkuusi prosenttia on suomenkielisiä ja loput ovat muunkielisiä ja tässä on se iso asia miksi me tarvitsemme ympärivuorokautisen päivystyksen sinne missä meidän toista kotimaista kieltämme puhutaan enemmistökielenä

vaasan lisäämistä laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaaloiden listaan olisin edustaja puskalle todennut sen että me olemme nyt saaneet lausuntoja tästä uudestakin eilenkin saatiin lausunto muun muassa valtiovarainministeriöltä koskien just tätä millaisia vaikutuksia tällä pykälämuutoksella on ja ja valtiovarainministeriö omassa lausunnossaan sanoi että ei ole merkittäviä vaikutuksia taloudellisesti ja ja myöskin tällaisen yhden uuden erikoisalan hinta olisi kahdessasadassatuhannessa viiva viidessäsadassatuhannessa vuodessa mutta taas toisaalta seinäjoella säästettäisiin vuodessa pelkästään näihin kieliasioihin panostamisessa niin että ei ei ole suuria vaikutuksia

arvoisa puheenjohtaja voi olla että tästä kysymyksestä tuli paitsi oikeudenmukaisuuskysymys jossain vaiheessa myöskin arvovaltakysymys mutta se vaihe on nyt ohi nyt tämä kysymys on faktisesti ja henkisesti irti sote uudistuksesta ja voidaan käsitellä omana tapauksenaan kuumat ilmat on päästetty jo aikoja sitten pihalle ja nyt keskitytään tähän tapaukseen vaasa ja se on ratkaistavissa nyt rkpn vastalauseessa on itse asiassa kuuden kirjaimen sana vaasan mukana terveydenhuoltolain viidennessäkymmenennessä pykälässä tämä ei ole rakettitiedettä vaan tämä on hyväksyttävissä tässä muodossa huomenna joten ei kannata tätä nyt lykätä parempi pyy pivossa on joskus parempi ratkaisu ja se ratkaisu tehdään huomenna oikeaan suuntaan

arvoisa puhemies yhden päivystysrenkaan ylläpitämisen kustannukset ovat noin kuusisataatuhatta euroa erilaisten selvitysten mukaan minä olisin kommentoinut sitä asiaa että täällä tuotiin esille että on kehittyvä maksukykyinen maakunta meidän sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen lähtökohtahan oli taata joka puolella suomea yhdenvertaiset olosuhteet maakunnalle maksukyky tarjota myös yhdenvertaiset palvelut alueella

kun on ollut mukana tuossa sote prosessissa silloisten hallituspuolueitten edustajana muistuu vain mieleen miten suomen historian suurinta hallintouudistusta yritettiin viedä eteenpäin kun oli muutama päivä aikaa ja perustuslaillisia ongelmia kasapäin sanottiin että onnistuu itse sanoin että tuskin onnistuu nyt sanotaan että ei onnistu muuttaa tätä yhtä lakipykälää joka on siis laadittu teknisesti varsin loistavaan muotoon en ole ikinä nähnyt näin selkeätä kansalaisaloitetta meillä on täällä edellisellä kaudella hyväksytty kansalaisaloitteen seurauksena avioliittolain muutos joka oli sekin lakimuotoon laadittu mutta jossa oli sentään jonkun verran teknisiä ongelmia

tämä vastauksena edustaja puskalle tämä on lakimuutoksen muotoon laadittu tämä on selkeä ja yksinkertainen asia on turha käydä tätä akateemista keskustelua siitä onko jotain ongelmaa tämän jatkovalmistelussa tai muuta se on akateemista keskustelua ja kuuluu toisille areenoille
arvoisa puhemies viittasin aikaisemmassa puheenvuorossani tasavallan presidentin lausuntoon tulkitsen niin että hän tarkoitti että

toteutua vain paperilla vaan kielellisten oikeuksien tulee todella toteutua käytännössä edustaja heinäluoma puhui hyvin siitä miten tärkeätä se on että silloin kun ihminen sairastaa ja varsinkin kun tulee ikää tulee ymmärretyksi omalla äidinkielellään voin sanoa että olen toiminut tässä työssäni nyt kahdeksan vuotta ja pääosin olen puhunut toisella kotimaisella eli ruotsi on äidinkieleni suomi on tavallaan kakkoskielenä minulla jos minä olen kaksi viikkoa ulkomaanmatkalla ja käytän paljon englantia niin huomaan että suomen kielen taitoni ruostuu miten mahtaa sitten olla seinäjoella kun siellä hyvin harvoin käy ruotsinkielisiä potilaita eivätkä lääkärit ja hoitohenkilökunta pääse ylläpitämään niin paljon kuin pitäisi niin että he kykenisivät kommunikoimaan sairaiden potilaiden kanssa jotka tulevat rannikolta muun muassa närpiön alueelta mistä tiedämme että siellä on hyvin vaikeaa murretta mitä minäkään en aina ymmärrä tämän puolella ovat kyllä kaikki argumentit eli hoidetaan tämä asia kuntoon huomenna

rouva puhemies kuten tässä edustajat wallin ja saarakkala äsken sanoivat niin tämä on helppoa vaasan keskussairaala täyttää kaikki laajan päivystyksen päivystyksen vaatimukset se on todettu ja perustuslakivaliokunnan mukaan kielelliset palvelut toteutuvat parhaiten jos vaasa saa laajan päivystyksen me kaikki täällä salissa tiedämme että vaasa on ainoa ainoa toimiva ratkaisu jos halutaan turvata kielelliset oikeudet

se on juuri näin että kielelliset oikeudet ovat perusoikeuksia edustaja talja lähtee hyvin selkeästi siitä että kaikkein parhaiten kielelliset oikeudet voidaan toteuttaa kun annetaan vaasan keskussairaalalle laaja päivystys siitä ei pääse yli eikä ympäri se on niin selkeästi sanottu niin monta kertaa että sen pitäisi olla kaikille yhtä selvää sitten on eri asia se että totta kai pohjanmaa on vahvaa seutua ja totta kai pohjalaisena kansanedustajana olemme ylpeitä siitä että meillä on vahva elinkeinoelämä ja niin edelleen ja totta kai se on myös niin että se että on laaja päivystys sairaalassa merkitsee myös sitä että se kannustaa ihmisiä muuttamaan pohjanmaalle ja vaasan seudulle ja miksei myös pietarsaaren seudulle elikkä kiitokset myös edustaja saarakkalalle erittäin hyvästä puheenvuorosta mielestäni nostitte esille sen tärkeän asian miten yksinkertainen ja selkeä asia on nyt tehdä se päätös ja hyväksyä tämä kansalaisaloite

puhemies olen itsekin saanut vierailla vaasan sairaanhoitopiirissä ja ja oli kyllä opettavainen kokemus siellähän tehdään erittäin hyvää työtä potilasturvallisuus on on maamme parhaimpia siltä osin kuin tätä keskustelua olen nyt tässä seurannut jo vuosien mittaan niin kyllä minusta tuo perustuslakivaliokunnan kanta on siltä osin kovin looginen täytyy sanoa ihan pragmaatikkona että vaasan sairaanhoitopiirille laajan päivystyksen statuksen antaminen olisi järkevä teko se ei olisi pois etelä pohjanmaan seinäjoen alueelta koska tässä olisi ratkaisuna se että molemmat alueet saisivat kun olen tähän asiaan tutustunut varsin hyvin niin myös kustannustasoltaan tämä vaihtoehto että vaasan sairaanhoitopiirissä tämä laaja päivystys säilyisi olisi järkevää sen takia että silloin me puhuisimme muutaman sadantuhannen kustannuksista käytännössä neurologian päivystyksen

arvoisa rouva puhemies kansa on käyttänyt jälleen kerran sitä järeintä asetta jolla he voivat tuoda asioita tänne eduskuntaan käsiteltäväksi eli tämä kansalaisaloite keräsi kuusikymmentäseitsemäntuhatta allekirjoitusta liittyen vaasan sairaalan päivystyksen säilymiseen tässä kansalaisaloitteessa ehdotetaan terveydenhuoltolain viidennenkymmenennen pykälän muuttamista siten että laajan ympärivuorokautisen päivystyksen luetteloon lisätään vaasan sairaanhoitopiiri ja että pykälästä poistetaan etelä pohjanmaan sairaanhoitopiirin velvollisuus järjestää päivystyspalvelut suomen ja ruotsin kielellä siten että potilas saa palvelut valitsemallaan kielellä

ja vahvasti tuen näitä puheenvuoroja joita kansalaisaloitteen puolesta täällä eduskunnassa tänään käytetään samalla haluan oikaista sen lehdistöön muun muassa ilkkaan ja pohjalaiseen päätyneen virheellisen tiedon että olisin äänestänyt tätä kansalaisaloitetta vastaan näin en ole tehnyt se tieto on virheellinen ja olen yrittänyt saada sitä oikaistua arvoisa rouva puhemies tätä kansalaisaloitettahan käsiteltiin sote uudistuksen yhteydessä siinä isossa paketissa ja nyt kun sote kaatui niin tämä hyvä ja tärkeä kansalaisaloite jäi ilmaan on hieno asia että kansanedustaja veronica rehn kivi nosti tämän sosiaali ja terveysvaliokunnassa esille ja pontevasti ajoi asiaa niin pitkälle että saimme sen vihdoinkin tänne vielä pääsemme keskustelemaan ja äänestämään kyllä minulla sellainen tuntuma

kuinka tärkeä on ihmisille se sydämen äidinkieli niin huomenna myös täällä kuunnellaan sydämen ääntä ja uskon että tämä kansa laisaloitekäsittely saa positiivisen päätöksen huomenna toivon että kansanedustajat äänestävät tämän tämän aloitteen puolesta on hyvin tärkeää että kun potilas kohtaa hoitajan hoitaja potilaan tai lääkärin niin se yhteinen kieli on ymmärrettävää se on potilasturvallisuuden ensimmäinen askel se on kaikkein tärkein sille yhteiselle kommunikoinnille

kuin myös ikääntyneiden kohdalla erityisesti ikääntyneiden kohdalla kun se oma äidinkieli on se ykkönen ja kaikki muu unohtuu tämä on se totuus ja on hyvin tärkeää että sitä sitä kunnioitetaan vaasan sairaanhoitopiiri loistaa hyvillä mittareilla liittyen potilasturvallisuuteen ja se on hieno asia olen täällä eduskunnassa pitänyt kovasti ääntä potilasturvallisuusteemasta ja ja on merkittävää että meillä on suomessa haipro järjestelmät minne potilasvahingot kirjataan niitä analysoidaan ja niistä opitaan ja niitä sitten myös ennakoidaan otetaan mallia lentoturvallisuudesta että ihmiset saavat hyvää hoitoa se on inhimillisesti oikein se on myös

se on hieno asia että tavallaan asioista tehdään myös avoimia koska hyvin monessa sairaanhoitopiirissä emme tiedä potilasvahinkojen määrää emmekä tiedä millaisia potilasvahinkoja siellä tapahtuu se kertoo siitä että asioihin satsataan ja niitä pidetään tärkeinä

tämä perustuslakivaliokunnan kannanotto on hyvin velvoittava muistelen myös että meidän tasavallan presidenttimme sauli niinistö myös lausui ja kantoi huolensa siitä että palveluita on perustuslain mukaan saatava sillä omalla äidinkielellä nämä ovat hyvin tärkeitä seikkoja jotka tulee muistaa

me kaikki emme sitä ruotsia osaa mutta siitä huolimatta tämä on hyvin tärkeä teema kiitos

eli on erittäin helppoa huomenna kannattaa tätä erittäin selkeää pykälämuutosta se koskee yhtä pykälää yhtä momenttia yksi sana lisätään ja yksi virke poistetaan tarpeettomana sen jälkeen laki astuu voimaan vaasa saa täyspäivystyksen kiitos

puhemies tässä on käytetty monia hyviä puheenvuoroja vaasan keskussairaalan ympärivuorokautisen laajan päivystyksen puolesta tämä kansalaisaloite on ilman muuta kannatettava kaikki kristillisdemokraatit kannattavat sitä ja jo aiemmin tämän kauden aikana kun vaasan keskussairaalan kohtalo on ollut käsillä olemme olleet vahvasti ympärivuorokautista laajaa päivystystä tukemassa pelkästään ja vain ja ainoastaan sen vuoksi että se on ainut järkevä ratkaisu vaasan keskussairaala on toiminut erittäin hyvin ja niin kuin aiemmin totesin se on ainut aidosti kaksikielinen sairaala ja niin kuin sanottu mitään taloudellisia perusteita ei myöskään asiantuntijoiden lausuntojen mukaan ole siirtää laajaa päivystystä sieltä pois oikeastaan noiden aiempien puheenvuorojen lisäksi haluaisin nostaa potilaan ja lääkärin välisen kommunikaation koska potilasturvallisuus jos mikä on yksi keskeisiä asioita me tiedämme että pohjanmaalla muun muassa siellä närpiössä asuu paljon iäkkäitä ihmisiä ja jos ajattelemme päivystysaikaa ja aamuyön tai illan tai aikaisen aamun päivystyksiä niin niin on hyvin todennäköistä että siellä nimenomaan on liikkeellä ainakin useasti ikäihmisiä tuolla alueella todella asuu monia ikäihmisiä jotka eivät oikeasti osaa hyvin suomen kieltä ja ainakin niissä tilanteissa kun tarvitsee niitä tuntoja oireita ja tapahtumia kertoa tarvitaan se oma kieli ja se on heillä nimenomaan ruotsin kieli eli on erittäin tärkeää että potilaat pystyvät käyttämään sitä kieltä jolla he voivat aidosti kertoa mitä on tapahtunut ja mikä on tilanne silloin kun puhekykyä puhekykyä on jäljellä mutta sitten nostaisin esiin myös terveydenhuollon henkilökunnan nostaisin esiin hoitajien tilanteen ja nostaisin esiin lääkärien tilanteen jos ajatellaan että että tulee potilas

analyyseja lausuntoja tai yhteenvetoja kaikki tämä ruotsiksi ja vielä niin että potilas ymmärtää riittävästi aikoinaan itse olin vaasan keskussairaalassa töissä ja muistan kyllä ne ensimmäiset viikot kun piti sitä ruotsin kieltä käyttää vaikka olin ruotsissa ollut aiemmin töissä mutta siitähän se lähtee sitten sujumaan jos ajattelen että tällainen potilas tulee päivystysaikaan vastaan ehkä kerran kolmessa kuukaudessa tai kerran neljässä kuukaudessa niin niin todellakaan se kielitaito ei säily riittävän hyvänä

ja menet hoitoon niin sinun täytyy saada hoitoa sekä lääkäreiltä että sairaanhoitajilta omalla kielellä se ei ole liikaa vaadittu tulee niin helposti väärinkäsityksiä ja silloin kun ollaan muutenkin kovasti sairaita se vaikuttaa myöskin mielialaan ja mentaaliin niin että on äärimmäisen tärkeää ja inhimillistä että ihmiset saavat keskustella omalla äidinkielellään en lähde enää toistamaan niitä samoja asioita mitä olemme tässä aikaisemmin puhuneet täällä on käytetty todella

hyviä puheenvuoroja onneksi hyviä puheenvuoroja on käytetty myös niiltä tahoilta jotka tähän saakka ovat ehkä vähän empineet tätä vaasan keskussairaalan täyden palvelun toimintaa toivottavasti nyt järki voittaa ja tämä asia saadaan hoidettua huomenna pois päiväjärjestyksestä sen jälkeen me voimme olla sitä mieltä että tämä huone osaa olla myöskin tasa arvoinen tämä huone voi antaa kaikille kansalaisille tasavertaiset mahdollisuudet ja tämä huone ei sorra yhtään ainutta

euroopan unioniin että me pystymme hoitamaan tämän kaltaiset asiat ja tämä on tärkeää tietysti vaasalle sinänsä tämä on erikseen tärkeä asia koska vaasa on kehittyvä teknologiakaupunki mutta vielä sitä suurempi asia on se että olemme tasa arvoisia jaamme tasa arvoa kaikille ja annamme kaikille samanlaisen mahdollisuuden ja samanlaisen hyvän ja lämpimän päänsilityksen silloin kun ollaan sairaita

arvoisa puhemies joitakin sanoja enemmänkin kansanedustajana vielä tähän keskusteluun kun olen saanut itse tutustua tuohon vaasan sairaanhoitopiirin tilanteeseen niin olen tullut kyllä sille kannalle että tässä tapauksessa kielellisten oikeuksien käytännön toteuttaminen turvattaisiin parhaiten antamalla seinäjoen keskussairaalalle sekä vaasan keskussairaalalle oikeudet toimia laajan päivystyksen sairaalana kysymys on itse asiassa siltä osin varsin yksinkertainen jos kerran molemmille olisi mahdollisuus myös poliittisesti sitoutua antamaan tämä ympärivuorokautinen laaja päivystys miksi me sitä emme tekisi tältä osin on kovin outoa että tosiasiassa etelä pohjanmaan sairaanhoitopiiri on joutunut käynnistämään varsin hinnakkaita toimia tämän aikoinaan tehdyn päätöksen johdosta jolloin terveydenhuoltolakia muutettiin sen sisällyttämiseksi että näitä ympärivuorokautisia päivystyksiä oli vain kaksitoista kun nyt ollaan tilanteessa jossa etelä pohjanmaan sairaanhoitopiiri on aika tehokkaasti järjestänyt omalle henkilökunnalleen ruotsin kielen koulutusta ja on pyrkinyt siihen että nämä ympärivuorokautisen päivystyksen palvelut voidaan tarjota myös ruotsin kielellä siitä ei ole tullut mikään halpa lysti tältä osin varsin pragmaattinen kysymys on olisiko kuitenkin siellä missä on jo varsin laaja päivystys yhteiskunnan kustannusten kannalta halvempaa järjestää myös sitten se loppu erittäin laaja päivystys niin että sillä alueella jossa on jo kaksikielinen laajan päivystyksen keskussairaala mutta ei näin laaja kuin kuin näillä kahdellatoista se voitaisiin tehdä saamani tiedon mukaan tässä on kysymys pitkälti siitä että tämä neurologian ympärivuorokautinen päivystys turvattaisiin ja silloin rahat liikkuvat noin muutamassa sadassatuhannessa eurossa tältä osin itse koen että olisi järkevää että vaasan keskussairaalalle annettaisiin mahdollisuus tällaisen yhden laajan päivystyksen yksikön toimintaan se olisi tässä tilanteessa kaikkein kustannustehokkain vaihtoehto ja sdp on tullut jo pitkän aikaa sitten siihen siihen johtopäätökseen että näin kannattaisi tehdä eli käytännössä sekä kielellisten oikeuksien turvaamiseksi että tämän perustuslakivaliokunnan lausunnon ilmaiseman tahdon mukaisesti olisi syytä nyt tulla siihen johtopäätökseen että tehdään tämä muutos tämä on varsin pieni muutos siihen listaan hyvin paljon valmistelemattomampiakin asioita tässä eduskuntatalossa on käsitelty ja tältä osin lähtisin siitä että tämä voitaisiin huomenna tehdä niin että hyväksytään tuo kansalaisaloite

erittäin hyviä puheenvuoroja on käytetty tässä asiassa aivan puoluekannasta tai jopa kotikunnasta riippumatta tämähän on kysymys joka hyvinkin pitkälti käsittelee paitsi perusoikeuksia siis kielellisiä oikeuksia niin myöskin potilasturvallisuutta ja nämä tietysti linkittyvät yhteen tässä kysymyksessä ei ole tippaakaan arvovaltaa enää mukana mikäli se oli jossain vaiheessa kytköksissä sote uudistukseen niin nämä kytkökset ovat nyt poissa ja nyt pitää tämä vaasan asia käsitellä erillisenä asiana koska se on on nyt pöydällä se on nostettu taas esille ja se voidaan ratkaista huomenna se ei todellakaan ole rakettitiedettä vaan vaan tämä ehdotettu muutos

käsittelee kuutta kirjainta sanaa vaasan ja tämä on tehtävissä huomenna kuten edustaja kiuru äsken sanoi kyllä on huomattavasti kummallisempia operaatioita tehty tässäkin salissa nyt on kysymys hyvinkin yksinkertaisesta yksinkertaisesta asiasta tätä asiaa ei siis kannata nyt lykätä vaan vaan parempi pyy pivossa periaatteella voidaan tehdä se nyt varmaan jokainen voi sen jälkeen katsoa myöskin omaa peilikuvaansa ja olla varma siitä että nyt on tehty oikeudenmukainen ratkaisu joka käsittelee kaikkia maan alueita tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti ja jossa ihmiset äidinkielestään riippumatta saavat hyvää palvelua vaasan keskussairaalan täyden

arvoisa puhemies kuten olen sanonut minusta argumentit vaasan laajan päivystyksen puolesta ovat hyvin vahvat minua on askarruttanut tämä käsittely ja hallintojuridiikka joka näitten kansalaisaloitteiden kanssa on varmaan monelle vähän epäselvä ja olen nyt koettanut selvittää vielä mistä tässä on kysymys ilmeisesti olin oikeassa siinä että huomenna erikseen päätetään kansalaisaloitteesta ja erikseen laista

ja sikäli kuin ymmärsin

muodollisesti kai hylkäämään mutta sitten erikseen äänestetään valiokunnan mietinnöstä ja siihen liittyvästä laista toivon että eduskunnan sihteeristö vielä selvittäisi tämän asian koska ainakin minun kohdallani se selvästi muuttaa tätä tilannetta

arvoisa rouva puhemies vielä muutama sana tästä itse tehdystä kansalaisaloitteesta yhdyn niihin puheenvuoroihin joita täällä on käytetty siitä että tämä kansalaisaloite on tehty todella taidokkaasti ja hyvin

kun täällä käydään keskustelua kansalaisaloitteista niin joskus on aloitteita joissa ei välttämättä ole niin se lakiteknisyys oikein ja asia oikein mutta siitä huolimatta minusta on tärkeää että me käsittelemme kaikki ne kansalaisaloitteet ja emme me voi olettaa emmekä vaatiakaan että kansalaiset pystyisivät tekemään lakiteknisesti niin niin aukottoman aloitteen että siinä ei olisi virheitä tämä aloitehan on nyt todella esimerkillinen tämä on hyvä ja tällaisenaan mielestäni läpi läpi vietävissä ja ja toivon että jatkossakin ihmiset tekevät kansalaisaloitteita huolimatta siitä että siinä ei olisi aina asia niin mallillaan tämä on hyvä ja perussuomalaiset kyllä kannattavat kansalaisaloitetta ja ja tosiaankin edustaja rehn kiven tekemää vastalausetta ja tulemme äänestämään sen puolesta yksikin potilasvahinko on liikaa ja pidämme erittäin tärkeänä että jokaisesta hengestä tulee suomessa kantaa huolta ja ja pitää ihmisten puolia koska se on inhimillisesti oikein ja kestävää myös taloudellisesti sillä saadaan säästöä

arvoisa puhemies täällä on pidetty hyviä puheita tänään ja ja haluaisin itse asiassa puhua vain tästä kansalaisaloitteen laadusta tai eri malleista on olemassa kahdenlaisia on olemassa niitä joissa vain annetaan tehtäväksi valmistella lainsäädäntö mutta tämä on nyt sellainen jossa voidaan hyväksyä laki sellaisenaan ja se astuu voimaan sitten sen jälkeen

arvoisa puhemies haluan vielä korjata tuon ajatuksen joka tässä saattoi syntyä kyllä meillä on nyt käsittelyssä valiokunnan enemmistön mietintöluonnospohja joka syntyi äänin tänään siitä että esitämme eduskunnalle käytännössä lakialoitteen hylkäämistä ja tämän asian ratkaisemista käytännössä ensi vaalikaudella seuraavan hallituksen johdolla käsittääkseni tuo mietintöluonnos on kyllä kirjoitettu niin että siinä on vahva sävy siitä että tämä asia pitäisi hoitaa mutta se hoidettaisiin sitten ensi vaalikaudella kun tarkastellaan sosiaali ja terveydenhuollon kokonaisuutta toinen vaihtoehto valiokunnassa oli se että olisi suoraan hyväksytty vaasan sairaanhoitopiirin sisällyttäminen kolmanneksitoista laajan päivystyksen sairaalaksi tuohon listaan joka viidennessäkymmenennessä pykälässä terveydenhuoltolaissa mainitaan

pykälät esillä valiokunnassa jossa ei tehty näin mutta sitä kritisoivat perustuslakivaliokunnan lausunnot eri vuosilta joissa ihmeteltiin tätä että ei millään nyt saada vaasan sairaanhoitopiiriä siihen listaan sisältymään itse koen että tämän jälkeen kun on turvattu etelä pohjanmaan keskussairaalan laaja päivystys ja halutaan myös turvata vaasan

että ainoana kaksikielisenä sairaalana vaasan sairaanhoitopiirin sijaan joku toinen huolehtisi päivystysvelvoitteen kokoaikaisesta täyttymisestä suomenkielisessä sairaalassa ei kyllä minun mielestä ole kauheasti järkeä oltuani monta sataa tuntia tämän sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen äärellä to tean vielä kerran että huomennahan on on mahdollisuus tämä asia laittaa kuntoon äänestämällä toisin tässä on nyt valiokunnan pohja ja ja niin kuin totesin se ehdottaisi nyt tämän hylkyä ja siitä päätetään huomenna mutta täällä salissa on myös tehty ehdotus mitä

lakialoite hylättäisiin näistä kahdesta vaihtoehdosta päätetään huomenna ja se on näin yksinkertaista eli tehdään se arvovalinta sairaalaverkossa tämä sama arvovalinta tehtiin myös hallituksen sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksessa kaikki muut seikat joita mielellään tässä keskustelussa käydään läpi eivät kyllä puolesta puhu vaan tosiasiassa tässä on kysymys poliittisesta valinnasta itse olen tullut sille kannalle että tämä kannattaisi nyt tehdä heti huomenna

pitää sisällänsä tämän lakimuutoksen viidenteenkymmenenteen pykälään ja ja kun olen tehnyt tästä vastalauseen joka on saanut kannatusta niin ehdotin tässä debatin alussa että tämä otetaan käsittelyn pohjaksi ja tämä lakiehdotus sisältyy myöskin siihen eli tämä on ihan selvää samalla kun hyväksytään kansalaisaloite niin tämä lakipykäläkin tulee muutettua minä toivon että myöskin edustaja puska voisi olla tämän takana kun huomenna tästä

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö neljäkymmentäkaksi nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

valtavasti töitä saatiin vielä kolme mietintöä tänne saliin ensinnäkin kiitän heti tähän alkuun eduskunnan virkajohtoa siitä että nämä järjestelyt oli mahdollista tehdä mutta myös puhemiestä joka on tänään puikoissa siitä että saatiin vielä näitä tärkeitä asioita valmiiksi kysymys on siis lastensuojelulain muutoksista

tältä osin itsemääräämisoikeutta koskevaa lainsäädäntöä valmisteltaessa on purettu lastensuojelua koskevia ja uusia säännöksiä ja tuotu ne eduskuntaan erillisenä tässä talossa on vahva tuki sille että lastensuojelun puolella laitetaan näitä yksityiskohtia kuntoon

sen pohjalta sitten olemme saaneet sellaisia pykälämuutoksia jolla tuomme tämän kokonaisuuden saliin kysymyksessä on varsin mittavan kokoinen esitys ja käyn siitä läpi muutaman keskeisen muutoksen tämän keskustelun pohjaksi lastensuojelulain keskeisiä muutoksia tehdään nyt erityisesti siihen miten me vahvistamme kodin ulkopuolelle sijoitetun lapsen oikeuden hyvään kohteluun huolenpitoon ja kasvatukseen joka tosiasiassa on kaikkien lasten oikeus tässä on jatkunut keskustelu siitä millä tavalla uusia säännöksiä tarvitaan tämän oikeuden hyvään kohteluun varmistamiseksi muutokset selkeyttävät siis kasvatuksen ja lapsen perusoikeuksiin kajoavien rajoitusten välistä eroa ja tarkentavat myös rajoitusten käytön edellytyksiä tältä osin harmaat vyöhykkeet joita on saattanut olla on nyt tiukkaan laitettu kirjoihin ja kansiin ja on myöskin käyty läpi nämä rajoitukset ja saatu niistä perustuslakivaliokunnalle lausunto tältä osin lapsen perusoikeudet on käyty läpi myöskin lastensuojelun näkökulmasta

lisäksi uusi säännös laitoksesta luvatta poistuneen tai sinne

palaamatta jääneen lapsen palauttamisesta laitokseen selkeyttää tätä sääntelemätöntä nykytilaa tätäkin kohtaa valiokunta kyllä tarkkaan pohdiskeli ja voi olla että vielä jatkossa erityisesti näihin kuljetuksiin liittyviä kysymyksiä on seuraavankin hallituskauden aikana tarkennettava myös sijaishuollossa olevien lasten oikeutta varhaiskasvatukseen perusopetukseen ja muuhun perusopetuksen jälkeiseen opetukseen vahvistetaan tässä laissa valiokunta ehdottaakin hyväksyttäväksi lausuman että sijaishuollossa olevien lasten oikeutta tasapainoiseen kehitykseen ja hyvinvointiin sekä lastensuojelulakiin sisältyvien rajoitusten käyttöä arvioidaan ja selkeytetään osana asiakkaan ja potilaan itsemääräämistä koskevan lainsäädännön kysymys on siis siitä että olemme joutuneet pohtimaan myöskin perustuslakivaliokunnan lausunnon saatuamme sitä perustuslain pontta ikään kuin lukkoa siihen millä tavalla tämäntyyppinen tavanomainen kasvatus varmistetaan lastensuojelun piirissä oleville lapsille

rajoitusten piirissä tässä mielessä oikeusasiamiehen työ on ollut hyvää ja kantavaa ja tältä osin toteamme että tässä kokonaisuudessa on vielä asioita joita seuraavallakin hallituskaudella saatetaan joutua tarkentamaan ja tältä osin selkeyttämään vielä kun tuota itsemääräämisoikeutta koskevaa lainsäädäntöä valmistellaan aivan lopuksi totean puhemies että valiokunta hyväksyi tämän hallituksen esityksen yhteydessä käsitellyn lakialoitteen jonka mukaan lastensuojelun jälkihuollon ikärajaa tullaan nostamaan kahdestakymmenestäyhdestä vuodesta

arvoisa rouva puhemies tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lastensuojelulakia niin että lapsen oikeutta hyvään kohteluun huolenpitoon ja kasvatukseen vahvistettaisiin on erittäin tärkeää että saimme vielä eduskuntakauden päätteeksi tämän hallituksen esityksen lastensuojelulaista tänne käsiteltäväksi jokaisella lapsella on oikeus hyvään hoitoon ja huolenpitoon ja yhteiskunnassa on tehtävä pontevasti toimia sen eteen että että nämä asiat toteutuvat pidetään jokaisesta huolta ja oikeastaan puheenjohtaja krista kiurun puheenvuoron jälkeen voi vain todeta enää sen että kohdennetaan myös sinne lastensuojeluun resursseja on erittäin tärkeää ja hyvä että tässä laissa nostetaan esille myös henkilöstön määrä osaaminen ja perehdytys ja tuleekin huolehtia siitä ettei niihin liity puutteita jotka aiheuttaisivat sitten ongelmia siellä siellä käytännön kentällä on tärkeää että hoitajia on riittävästi sijaishoitopaikkoja on riittävästi ja siellä on ammattitaitoista osaavaa henkilöstöä koska sillä tavalla meidän nuoret ja lapset saavat vahvan jalansijan tulevaisuuteen ja sijoittuvat myös yhteiskunnassa hyvin

arvoisa puhemies sinänsä kun puhutaan lapsen oikeuksista ja puhutaan lastensuojelulaista on hyvä että otetaan huomioon ja käsitellään tiettyjä asioita mutta nyt puhun tässä puheenvuorossani niistä lapsista jotka ovat hyvin lähellä täysi ikäisyyttä mutta eivät kuitenkaan vielä ole täysi ikäisiä eli ovat kuitenkin selvästi lapsia viisitoista vuotiaita teinareita ja siitä ylöspäin lastensuojelussa olisi hyvä ottaa huomioon se että ei riitä että puhutaan hyvästä kasvatuksesta vaan täytyy ottaa huomioon myös se että jos jotakin on mennyt vinoon ja jos nuori on esimerkiksi addiktoitunut joko huumeisiin tai alkoholiin tai peleihin niin näihin asioihin pitäisi pystyä puuttumaan

haluaisivat lapsen kotiin lapsi itse haluaisi kotiin lapsi itse lupaa että voin mennä kouluun nyt niin ei kun on kerta otettu huostaan niin siellä pidetään vähintään kahdeksaantoista ikävuoteen saakka se mikä tässä laissa on äärimmäisen hyvää on se että jälkihoitoa jatketaan kahteenkymmeneenviiteen ikävuoteen nimittäin lapset jotka syystä tai toisesta siirretään laitoshoitoon tai tai kotihoitoon kokevat suuren trauman siinä vaiheessa kun heidät erotetaan vanhemmistaan osassa on tietysti niin että lapselle on ehdottomasti parempi olla pois kotoa parempi olla turvallisessa ympäristössä ja meidän on syytä taata se että se ympäristö pysyy turvallisena mutta sitten kun puhutaan näistä addiktioista niin se onkin toinen asia minä varoitan oikeasti tästä pykälästä mikä tässä on että nuorelta voidaan ottaa tupakka ja tupakkatuotteet pois jos nuori on addiktoitunut tupakkaan me tiedämme että se on epäterveellistä täysin epäterveellistä niin ei saa tehdä niin voin vakuuttaa teille että tilannetta pelkästään pahentaa se jos kuusitoista viiva seitsemäntoista vuotiaalta viedään tupakkatuotteet pois jos hän kerta on tupakoiva jos hän on tupakoinut tässä kannattaisi jo käyttää järkeä ja katsoa ne paikat missä voi tupakoida ja missä ei voi tupakoida mutta se että addiktio pyritään lopettamaan pakolla ei onnistu se ei kuulkaa rakkaat ystävät rakkaat kollegat onnistunut edes tässä talossa sitä yritettiin yritettiin tiukasti yli puoli vuotta ajettiin putkeen mutta ei vain onnistunut koska addiktioita ei hoideta sillä tavalla addiktiota voidaan hoitaa siten että huostassa olevalle lapselle tarjotaan nikotiinituotteita tarjotaan korvaavia tuotteita joilla päästäisiin pois tupakasta mutta se ei se ei tarkoita sitä että otetaan tupakkatuotteet talteen ja sen jälkeen sanotaan että nyt olet ilman myönnän että tämä kuulostaa hurjalta koska tupakka on epäterveellistä mutta voin kertoa että myös salmiakki ja lakritsa ovat epäterveellisiä uudet tutkimukset kertovat sen voitte katsoa myös niitä minä toivoisin että näissä käytettäisiin todellakin todellakin varsinkin nuorten aikuisten kohdalla nuorten teinareiden kohdalla järkeä yritettäisiin keskustelemalla ja ennen kaikkea erilaisella terapialla päästä sinne pään sisälle ja päästä yhteiseen lopputulokseen joka antaisi sitten nuorelle hyvät eväät tulevaan elämään

arvoisa rouva puhemies oikeus hyvään hoitoon hoivaan huolenpitoon on kaikkien lasten oikeus oikeus on myös hyvään koulutukseen ja siinä keskeiseen asemaan nimenomaan näiden tavoitteiden osalta nousee se mikä on kotikunnan sosiaalityöntekijän rooli hänellä on viimekätinen valvontavalta hänen pitää huolehtia siitä että se hoiva jota annetaan vastaa niitä tavoitteita joita on yhteisesti asetettu jotka ovat lapsen tarpeen mukaisia edustaja tolppanen otti esille

miten lasten kehityksen mukana tulevia ongelmia hoidetaan keskustelimme valiokunnassa hyvin paljon tästä asiasta miten rajapinta muuhun lainsäädäntöön hoidetaan silloin meillä on terveydenhuoltolainsäädäntö meillä on muuta päihteiden käyttöön liittyvää lainsäädäntöä ja niin edelleen joiden osalta tulee sitten ratkaista se että kukaan ei jää ilman hoitoa lastensuojelulaitos ei ole pelkästään sijoituspaikka vaan sen pitää tarjota edellytykset jotta sitten on myös tuleva hyvä aikuisuus

esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö neljäkymmentäkolme nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä yleiskeskustelun aloittaa

tänään on käsittelyssä kevasta kevasta annetun lain muuttaminen saimme tämänkin aamulla valmiiksi ja voin sanoa että tämä on kovin odotettu lainsäädäntömuutos lakiin lisättäisiin siis säännös jonka mukaan kevalla olisi velvollisuus tehdä riskiarvio strategisen päätöksenteon ja riskinhallinnan osana tässä esityksessä myös lisättäisiin säännös kevan työkyvyttömyysriskin vähentämiseen liittyvistä tehtävistä työkyvyttömyysriskin vähentämiseen liittyvä toiminta säädettäisiin kevan tehtäväksi valtiotyönantajienkin osalta arvoisa puhemies kysymyksessä ensinnäkin kevan riskienhallinnan osalta on kannatettava muutos valiokunta pitää tätä ehdotettua kahdennenkymmenennenviidennen a pykälän muutosta tarkoituksenmukaisena eläkelaitoksen on ehdotuksen mukaan laadittava riskiarvio säännöllisesti osana toiminnan strategista suunnittelua ja ja ohjausta ja päivitettävä sitä riskien oleellisesti muuttuessa on myös huomattava että kevalla ei ole rahoitusmallista johtuen yksityisistä eläkevakuutusyhtiöistä poiketen vakavaraisuusvaatimusta eikä siltä tämän vuoksi edellytetä vakavaraisuusarvion tekemistä näin ollen valiokunta toteaa kevan toiminnan ja riskienhallinnan osalta että nämä ovat kannatettavia muutoksia toinen iso muutos on työkyvyttömyysriskiä vähentävän toiminnan osalta kevan lakisääteisiin tehtäviin on tarkoituksena lisätä työkyvyttömyysriskin vähentämiseen liittyvät tehtävät esityksen perusteluiden mukaan lainmuutoksella ei ole tarkoitus muuttaa kevan nykyistä palvelutarjontaa eikä se lisää kevan jäsenyhteisöjen ja evankelisluterilaisen kirkon eläketurvan hoitamisen kustannuksia valiokunta toteaa että tämä työkyvyn ylläpito ja työkyvyttömyysriskin ennaltaehkäisy ovat tärkeitä tekijöitä eläketurvan rahoituksen kestävyyden kannalta valiokunta muistuttaa että kevan tulee antaa valtiovarainministeriölle vuosittain kertomus työkyvyttömyysriskin vähentämiseen ja työkykyjohtamisen kehittämiseen liittyvästä toiminnasta arvoisa puhemies valiokunta kiinnitti huomiota myös tulevan sääntelyn kehittämistarpeisiin talousvaliokunta on kiinnittänyt hallituksen esityksessä huomiota tähän toimintaympäristöön ja siltä osin myös siihen että kevan valvonta jakautuu valtiovarainministeriön ja finanssivalvonnan välille

on myös käyty runsaasti keskustelua sosiaali ja terveysvaliokunta toteaa tämän talousvaliokunnan talousvaliokunnan lausunnon pohjalta että talousvaliokunnan esittämiä näkökohtia on syytä arvioida huolellisesti valtioneuvoston säädösvalmistelussa ei tämän esityksen yhteydessä valiokunta myös huomauttaa että tällä lakiehdotuksella kevan työkyvyn ylläpitoa ja työkyvyttömyysriskin ennaltaehkäisyä koskevassa toiminnassa kevalle annetaan sama mahdollisuus kuin yksityisillä eläkevakuutusyhtiöillä jo tällä hetkellä on valiokunta toteaa että edellä mainitussa selvitystyössä on syytä yhtenäistää myös tämän toiminnan sääntelyä tämä meidän mietintömme on yksimielinen

arvoisa puhemies sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja avasikin hyvin perustellusti tämän hallituksen esityksen sisällön jota valiokuntakin on yksimielisesti käsitellyt voi todeta vain oikeastaan sen että kun tässä matkan varrella on keskusteltu siitä laajentaako tämä nyt ihan uudelle alueelle kevan toimintaa niin minusta aivan hyvin tuossa valiokunnan puheenjohtaja totesi että tässä nyt lähinnä kirjataan keva lakiin

ne työkyvyttömyysriskin vähentämiseen liittyvät tehtävät joita se on jo tänä päivänä tehnyt matkan varrella on keskusteltu myös siitä olisiko pitänyt odottaa laajempia selvityksiä eläkejärjestelmien

yhdistämisestä ennen kuin lähdetään tekemään näitä muutoksia mutta olen erittäin tyytyväinen siihen että loppumetreillä voi sanoa että aivan loppumetreillä valiokunta kykeni tämän käsittelemään ja tekemään nämä korjaukset meillähän on juuri valmistunut työryhmän työ eläkejärjestelmien uudistamisesta ja mikä on ehkä kaikista merkille pantavinta se oli yksimielinen työ ja se luo pohjaa kyllä sille että ensi vaalikaudella voidaan lähteä tarkempaan lainsäädäntötyöhön valmistelutyöhön jos näin poliittisesti päätetään se varmasti edellyttäisi hallitusohjelmakirjauksia mutta haluan korostaa että se työ kuitenkin vie varmasti vuosia ja ennen kuin päästään yhdistämään näitä eläkejärjestelmiä jos siihen päädytään lopputulos tulee olemaan sitten pitkän siirtymäajan jälkeen nähtävillä ja sen takia on tärkeää ettemme näitä pieniä mutta tarpeellisia korjauksia turhaan jätä odottamaan epävarmuutta ja tulevaisuutta lopuksi lausun tähän vain kiitoksen että hienoa että tämä on nyt saatu tänne ja ja vielä niin että tämä on yksimielinen

arvoisa puhemies hyvin lyhyesti todettuna vaan että olen erittäin tyytyväinen siihen sosiaali ja terveysvaliokunta on rivakalla aikataululla asian käsitellyt sen jälkeen kun talousvaliokunta antoi pitkän valmistelun jälkeen yksimielisen lausuntonsa tämän asian tärkeydestä ja asia on saatu nyt tänne täällä on hyvin kuvattu keskeiset sisällöt ja pidän erittäin arvokkaana

saamassa päätökseen tärkeän uudistuksen johon liittyy totta kai tämä työkyvyttömyysriskin arviointi valtion työntekijöiden mukaan saaminen tähän järjestelmään ja jatkossa tämän valvonnan tehostaminen ja ja ehkä sitten nimenomaan sen saaminen finanssivalvonnan puitteisiin merkittävä lakiuudistus ja kiitos kaikille jotka ovat olleet tämän ehdotuksen ja sen käsittelyn myötä vaikuttamassa

rouva puhemies työkyvyttömyysriskiä vähentävä toiminta on äärimmäisen tärkeätä suomessa terveyden edistämisen toimintaa toteutetaan monilla paikkakunnilla tässä on kyse tästä samasta toiminnasta yksin kevan osalta neljäkymmentätuhatta eläkkeensaajaa on ennenaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä he eivät ole kyenneet hoitamaan itseään omaa terveyttään johon he olisivat voineet vaikuttaa sillä tavalla että olisivat voineet normaalisti osa heistä jäädä eläkkeelle kustannukset joita käytetään työkyvyttömyyseläkkeiden maksamiseen ovat yli neljäsataa miljoonaa euroa kevan osalta tästä syystä on äärimmäisen tärkeätä että niin kuin yksityiset eläkevakuutusyhtiöt panostavat merkittävästi juuri tähän tähän syyperusteiseen ennaltaehkäisyyn myös kevalla on lakisääteinen samaa toimintaa näen itse äärimmäisen tärkeänä että tulevaisuudessa eläkevakuutusjärjestelmää tämän selvityksen pohjalta lähdetään selvittämään kokonaisuudessaan ensi vaalikaudella ja sillä lähtökohdalla että kaikki vakuutustoiminta lähtee samoista lähtökohdista